Ilmeisesti energiaveronpalautuksista on tullut merkittävä verotukiautomaatti joillekin kansainvälisille suuryrityksille. Ne kuittaavat Suomessakin 200 miljoonan euron verotukipotista yli 95 prosenttia.

VATTn tutkimuksen mukaan suurella osalla energiaveronpalautuksen saaneista yrityksistä ei ollut kilpailukykyongelmia lainkaan, vaan ne olivat jo ennen veronpalautusautomaattia keskimääräistä tuottavampia. Näin ollen valtio menettää vuosittain 200 miljoonaa euroa verotuloja saamatta rahoilleen minkäänlaista vastinetta. Jos energiantuotantoa tuetaan, toivoisin, että jatkossa tukirahat ohjattaisiin lähellä kuluttajaa olevien pienimuotoisten ja vähäpäästöisten ratkaisujen edistämiseen ja parannettuun energiatehokkuuteen.